Arvoisa puhemies, Turkki on todellakin meille äärimmäisen tärkeä naapuri, se on sitä poliittisesti, taloudellisesti ja myös kansalaisten kanssakäymisen kannalta. Vierailin viikko sitten Turkissa ja tapasin ihmisiä, jotka olivat yhtä aikaa optimistisia, tulevaisuudenuskoisia, he näkivät poliittisen muutoksen mahdollisuuden demokratian ja vaalien kautta ja toisaalta olivat huolissaan siitä, mitä he näkevät juuri keskushallinnon toimenpiteenä demokraattisesti valittuja paikallisia päättäjiä, pormestareita kohtaan.

Se on Euroopan neuvoston jäsen. Se on sitoutunut noudattamaan demokraattisia periaatteita omassa hallinnossaan ja vaalien tuloksia. Me emme siis voi vaieten sivuuttaa sitä, mitä Turkissa on tapahtunut.